Tästä syystä tietotekniikan ja digitaalitekniikan turvallisesta käytöstä sekä kestävistä ja luotettavista tietopalveluista ja niihin liittyvistä infrastruktuureista on tärkeää sopia sekä myös etsiä yhteisiä toimintamalleja Euroopan tasolla. Kaikki yhteisten tietoverkkojen puolustusta ja turvallisuutta EU tasolla haittaavat esteet tulee poistaa. On muistettava myös nuoret ja lapset, joiden suojelu digitaalisessa verkkoyhteiskunnassa on entistä tärkeämpää.